Arvoisa puhemies, täällä on sanottu, että demokratia on prosessi, ja se on viisaasti sanottu.

Yksi edellytys demokratialle on se, että kansat käyvät läpi myös pimeät puolet omasta historiastaan.

Toisin sanoen demokratian kehitys edellyttää Venäjällä sitä, että he käyvät oman synkän historiansa läpi, ja sitä kautta sitten nousee aito arvostus demokratiaan ja moniarvoisuuteen.